välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia edustaja henriksson ja kuusikymmentäseitsemän muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen yksi korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

korkea osaaminen koulutus ja sivistys ovat olleet suomen menestyksen perusta koko itsenäisyytemme ajan koulutus on myös suomen tulevan menestyksen ehdoton avaintekijä meidän on on panostettava osaamiseen ja koulutukseen menestyäksemme kansainvälisesti sekä säilyttääksemme kilpailukykymme suomen tulee olla osaamisen koulutuksen ja tutkimuksen kärkimaa korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille että kaikki kansalaiset saavat taustastansa riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen pääministeri sipilän hallituksen toiminta on ristiriidassa kestävän tulevaisuuden rakentamisen hallitus osoittaa jopa suoranaista koulutus ja sivistysvastaisuutta hallituskauden aikana koulutuksesta leikataan yli miljardi euroa vuositasolla tämä on valtava summa leikkaukset osuvat suoraan koulutuksen opiskelumahdollisuuksien ja koulutuksellisen tasa arvon ytimeen heikennysten kohteeksi joutuvat niin varhaiskasvatus peruskoulu toisen asteen koulutus korkeakoulut kuin aikuiskoulutuskin koko suomalainen tutkimus ja kehittämistoiminta menettävät rahoitustaan tuoreimpana pöydällä on valtavat leikkaukset opintotukeen hallitus puhuu yhtä ja tekee toista useat leikkaukset piilotetaan uudistusten alle ja reformi sanan taakse opintotukea uudistetaan säästötavoite on pitkällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen maksuista säädetään uusi laki ja samalla maksuja esitetään korotettavaksi jopa kaksikymmentäkaksi prosenttia vielä yksi esimerkki tästä uudistamalla leikkaamisesta on suunnitteilla oleva toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi erittäin ongelmallista ensin päättänyt suuret leikkaukset ja sitten vasta tuo uudistusta ohjaavat lakiesitykset eduskuntaan hallitus ei ymmärrä ettei suomen kaltaisella maalla ole menestymisen edellytyksiä mikäli osaamistasoa ja sivistystä murennetaan jos hallitus toteuttaa suunnittelemansa koulutus ja opintotukileikkaukset se tulee syömään kasvun edellytyksiä ja vaarantamaan koulutuksellista tasa arvoa lyhytnäköisten säästötavoitteiden vuoksi taloustilanne on tiukka ja korjaavia toimia tarvitaan talouden nostamiseen on kuitenkin poliittinen päätös ideologinen päätös mistä ja kuinka nopeasti sopeutetaan meidän mielestämme suomella ei ole varaa näihin koulutusleikkauksiin niistä syntyviä ongelmia vuosikymmeniä jos nyt ei ole malttia pysähtyä ja katsoa suomen kokonaisetua säästöjä on mahdollista hakea muualta kuin tulevaisuudesta syömällä vaihtoehtobudjeteissamme vuosille kaksituhattakuusitoista me allekirjoittaneet esitimme muun muassa seuraavia paljon kestävämpiä tapoja rkpn vaihtoehdossa hallituksen kärkihankkeiden määrärahat puolitettaisiin vihreät korvaisivat koulutusleikkaukset vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia sdp kattaisi koulutusmenot muun muassa veropohjaa laajentamalla vasemmisto yhdistäisi ansiotuloverotuksen ja pääomaverotuksen saaden näin lisää verotuloja ja ja kristillisdemokraatit tehostaisivat harmaan talouden vastaisia toimia ja korottaisivat haittaveroja hallituspuolueet lupasivat ennen ettei koulutuksesta leikata sekä keskusta kokoomus että perussuomalaiset lupasivat että koulutusmäärärahat säilyvät vähintään vaalien aikaisella tasolla ja ja että opintotuki säilytetään opintorahapainotteisena nämä olivat puolueiden virallisia opiskelijoille antamia koulutuslupauksia ehdoton enemmistö myös kaikkien hallituspuolueiden kansanedustajista sitoutui samaan missä on äänestäjän kuluttajansuoja hallituksen toteuttama politiikka on täysin ristiriitaista näiden lupausten kanssa pienen maan on tärkeää saada kaikkien osaaminen käyttöön myös ihmisten välisen yhdenvertaisuuden kannalta on tulevaisuudensuunnitelmia ja alavalintoja on mahdollista tehdä omien kiinnostusten ja kykyjen perusteella ei taustan tai varallisuuden perusteella suomi on melko tasa arvoinen maa koulutukseen hakeutumisen osalta vaikka parannettavaa on vielä meillä kuitenkin duunarin lapsesta voi tulla tohtori ja kaikista yliopistoista saadut maisterin paperit ovat yhtä arvokkaita tämä ei ole itsestäänselvyys vaan sosiaalisen liikkuvuuden ovat pitkälti mahdollistaneet maksuton korkeakoulutus sekä opintotukijärjestelmä pääministeri sipilä lupasi ennen muun muassa kuuluisassa koulutuslupausvalokuvassa että opintotukea ei ei heikennetä tämä lupaus ja opiskelijoiden luottamus on petetty törkeästi hallitus on jo nyt ensi töikseen lakkauttanut opintorahan indeksisidonnaisuuden opintoraha sidottiin indeksiin vasta aivan äskettäin eli syyslukukaudesta kaksituhattaneljätoista alkaen sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan lisäksi että opintotuesta leikataan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja pitkällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonaa euroa hallituksen päättämiä leikkauksia opintotuesta ei ole mahdollista tehdä kestävällä tavalla on malli mikä tahansa se

ja tasa arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua emme missään nimessä voi hyväksyä näitä leikkauksia vaadimme hallitusta perumaan hallitusohjelmassa päätetyt todella suuret leikkaukset opintotuesta emme saa kääntää suomen kurssia väärään suuntaan meidän on tehtävä ratkaisuja jotka vähentävät koulutuksen periytyvyyttä eivät lisää sitä on merkittävä riski että hallituksen opintotukileikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät köyhemmistä ja vähemmän koulutetuista perheistä tulevien nuorten mahdollisuutta kouluttautua hallitusohjelmassa päätetyt linjat opintotuesta säästöt pitkällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonaa ja opintorahan asumislisän ja opintolainan yhteismääräksi tuhatsata euroa kuussa tarkoittavat väistämättä että opiskelijan oma vastuu opintojensa rahoittamisesta tulee

on mahdoton tehdä nostamatta opintolainan tasoa tai vähentämättä merkittävästi tuen pituutta molemmat vaihtoehdot siirtävät riskiä opiskelijalle itselleen opetusministeri sanni grahn laasonen teki tietoisen valinnan nimittäessään selvityshenkilön selvittämään korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamista professori roope uusitalon aikaisemmin opintotuesta perusteella hänen esittämänsä lainapainotteisempi opintotukimalli ei ollut suoranainen yllätys hallitus asetti raamit professori uusitalon selvitykselle hallitusohjelman leikkauspäätöksillään ja siten kantaa vastuun uusitalon esityksestä hallituksen on kuitenkin vielä mahdollista muuttaa päätöstään ja olla tekemättä uusitalon esittämiä leikkauksia selvityshenkilö uusitalo esittää selvityksessään muun muassa että opintorahaa pienennetään kahteensataanviiteenkymmeneen kahteenkymmeneenkahdeksaan euroon kuukaudessa opintotukikuukausien enimmäismäärää vähennetään ja opintojen edistymisvaatimusta nostetaan opintoraha pienenisi siis kolmestasadastakolmestakymmenestäkuudesta eurosta kahteensataanviiteenkymmeneen euroon tämä tarkoittaisi että korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa leikattaisiin yli kaksikymmentäviisi prosenttia uusitalon esitys kurittaisi siis toteutuessaan armottomalla kädellä opiskelijoita ja tekisi opintotuesta huomattavasti nykyistä lainapainotteisemman voi perustellusti kysyä miltä muulta väestöryhmältä hallitus leikkaa näin suuren osuuden heidän toimentulostaan on pöyristyttävää että valtion velkaantumista halutaan suitsia velkaannuttamalla opiskelijoita uusitalon mallissa opintotukikuukausien määrä rajattaisiin maisterintutkinnon osalta neljäänkymmeneenviiteen ja tukikuukausikohtainen opintolainan valtiontakaus korotettaisiin kuuteensataanviiteenkymmeneen euroon tämä tarkoittaa että opiskelijalla joka nostaa maksimimäärän opintolainaa on valmistuessaan velkaa lähes viiva kolmekymmentätuhatta euroa riippuen siitä miten nopeasti hän valmistuu ja paljonko opintolainahyvitystä hän saa uusitalon mallissa opintolainahyvitystä pienennettäisiin neljästäkymmenestä prosentista kolmeenkymmeneen prosenttiin omavastuuosuuden ylittävästä opintolainan määrästä hallitus siis yhtä aikaa patistaa ottamaan entistä enemmän lainaa ja tekee lainan ottamisesta vähemmän houkuttelevaa korkeakoulutus ei takaa korkeaa palkkatasoa suomessa on monia tärkeitä ammatteja joissa tarvitaan korkeaa koulutusta mutta palkka on silti verraten matala kuten lastentarhanopettajat sairaanhoitajat ja kirjastonhoitajat on koko suomen etu että näihin töihin löytyy tekijöitä tulevaisuudessakin jos opinnoista selviämiseksi on pakko ottaa lainaa näiden ammattien arvostus voi laskea eivätkä nuoret enää uskalla hakeutua opiskelemaan kyseisiä aloja

riski

opiskelijajärjestöt syl ja samok ovatkin osuvasti todenneet että opintotukileikkaukset katkovat tulevaisuudelta siivet on erittäin epätodennäköistä että opintotukileikkaukset nopeuttaisivat opiskelijoiden valmistumista päinvastoin opintorahan leikkaaminen johtaa helposti siihen että opiskelijat joutuvat tekemään yhä enemmän töitä turvatakseen toimeentulonsa

opintotukeen on viime vuosien aikana tehty lukuisia muutoksia joiden vaikutukset tulisi arvioida kunnolla

vuonna kaksituhattayhdeksäntoista jopa neljäsataakaksikymmentä miljoonaa hallituksen leikkauslistojen seuraukset alkavat nyt näkyä kaikessa karmeudessaan helsingin yliopisto joutuu vähentämään henkilöstöään kokonaisuudessaan noin yhdeksälläsadallakahdeksallakymmenellä yhdeksälläsadallakahdeksallakymmenellä hengellä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä näistä irtisanottavia arvioidaan olevan aalto yliopistossa henkilökunnan vähentämistarve on puolestaan satayhdeksänkymmentä henkilöä åbo akademissa vähentämistarve taas on noin sata henkilöä myös moni muu maamme korkeakouluista on joutunut käymään yhteistoimintaneuvotteluja moni akateemista uraa tehnyt tai korkeakoulujen hallinnossa työskentelevä joutuu työttömäksi tämä on paitsi täysin päinvastaista hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa myös inhimillinen tragedia korkeakoulujen henkilöstön vähentäminen iskee suoraan opiskelijan arkeen opetushenkilöstön irtisanomiset johtavat vähempiin luentoihin ja vähempään lähiopetukseen mahdollisuus saada ohjausta tutkielmien ja muiden opinnäytetöiden laatimiseen heikkenee pahimmassa tapauksessa pienimmät oppiaineet voivat jopa hävitä kokonaan tietyistä korkeakouluista irtisanomiset heikentävät myös merkittävästi opiskelijoiden tukipalveluita kuten opinto ohjausta ura ura ja rekrytointipalveluja opintopsykologin palveluita hallituksen leikkaukset kohdistuvat siis juuri niihin asioihin jotka edesauttavat opiskelijoiden nopeaa valmistumista ja siirtymistä työelämään sipilän hallitusohjelman tavoite koulutuksen ja osaamisen osalta on että suomi on maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta suomalaisten osaamis ja koulutustaso on noussut mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa arvoa suomi on koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa tämän tavoitteen valossa hallituksen leikkaukset tuntuvat entistä käsittämättömämmiltä miten suomi voi olla koulutuksen kärkimaa kun hallitus leikkaa näin rajusti juuri koulutuksesta on myös äärimmäisen hämmentävää että opetusministeri kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista lähetti avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle ministeri toteaa kirjeessään muun muassa korkeakoulu ja tiedepolitiikkaakin tehdään nyt poikkeuksellisen vaativassa toimintaympäristössä meidät tunnetaan maailmalla erityisen toimivasta koulutus tutkimus ja innovaatiojärjestelmästämme hieman liian uinuva tyytyväisyys näkyy nyt kun globaali kilpailu on kiristynyt viimeaikaiset kansainväliset ja kotimaiset arvioinnit osoittavat että suhteellinen kilpailuetumme on heikentynyt nuorten ja aikuisten osaamisessa on isoja puutteita koulutustason nousu on hiipunut samoin sosiaaliset nousut

herättäneet laajasti huolta talouspolitiikan arviointineuvoston vuosittaisessa raportissa lausutaan että panostukset koulutukseen lieventävät pitkällä aikavälillä verotustaakkaa ja tukevat osaavan työvoiman muodostumista tämän lisäksi esitetään että puutteellinen koulutus nuoressa iässä on vaikea korjata myöhemmin henkilön elämässä

testaamatta toisin sanoen monen potentiaalisesti kasvua työpaikkoja ja vientiä tuovan tuotteen vieminen markkinoille hidastuu tai jopa estyy tämä on suomen kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen syntymisen kannalta täysin väärä tie hallituksen leikkauksilla vaarannetaan myös kansallinen kulttuuriperintömme kansalliskirjasto hoitaa valtakunnallista tehtävää huolehtii suomalaisen julkaisuperinnön säilymisestä koska kansalliskirjasto toimii erillislaitoksena mutta hallinnollisesti osana helsingin yliopistoa leikkaukset osuvat siihenkin hallitus on osoittanut kansalliskirjastolle erillisrahoitusta mutta ei ole varmistanut etteivät helsingin yliopiston suurten määrärahaleikkausten vuoksi tekemät säästöt kohdistu myös kansalliskirjastoon jos suomi ei itse pidä huolta kulttuuriperinnöstään se häviää kukaan muu ei suojele sitä puolestamme meillä ei kansakuntana ole varaa menettää osaa historiastamme silti sekin on nyt uhkana hallituksen leikkausten vuoksi toisin kuin mitä sipilän hallitus ehdottaa tarvitsemme juuri nyt määrätietoisia toimia ja panostuksia ja tutkimukseen ne ovat keino jolla taloudellisista ongelmista voidaan nousta eivät osa ongelmaa suomen tulevaisuutta tulee myös jatkossa rakentaa koulutuksen ja sivistyksen varaan sipilän hallituksen toimet osoittavat että hallituspuolueiden juhlapuheet ja ennen vaaleja annetut koulutuslupaukset ovat täysin irrallisia todellisuudesta ja ristiriidassa tekojen kanssa edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen aikooko hallitus peruuttaa opiskelijan toimeentulon ja opintojen täysipainoisen etenemisen vaarantavat täysin kohtuuttomat leikkaukset opintotukeen aikooko hallitus perua valtavat koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut leikkaukset miten hallitus aikoo vastaisuudessa turvata suomen menestymisen mahdollisuudet ja kilpailukyvyn sekä maamme sivistyksen perustan jos se rapauttaa osaamispohjaa näin pahasti ja miten hallitus aikoo turvata koulutuksellisen tasa arvon ja kaikkien mahdollisuudet kouluttautua

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa

tehdyt parannusehdotukset eivät menneet läpi ennen pääsiäistä olevassa käsittelyssä lakiin jäi edelleen suuria ongelmia vasemmistoliiton linja on johdonmukaisesti ollut että valtion metsätaloutta on hoidettava jatkossakin vastuullisesti avoimesti ja demokraattisesti eikä metsätalouden yhtiöittämistä tule tehdä

olisi ollut

arvoisa rouva puhemies metsätalouspuolen yhtiöittämisen lisäksi suuri ongelma on niin sanottu kolmas tase erä kolmas tase erä mahdollistaa uusien alueiden ottamisen ta loudellisen käytön piiriin ilman että eduskunta tietää asiasta ilmeisesti hallituskin saisi tiedon vasta tilinpäätösvuoden päätyttyä kolmen mn ministeriö saisi siis siirrellä alueita käyttötarkoituksesta toiseen lähes vapaasti

metsähallitus on paljon muutakin kuin pelkkä vihreän kullan vuolija talousmetsien ja kansallispuistojen lisäksi metsähallitukselle kuuluu muita yleisiä yhteiskunnallisia vastuita oli hyvä että valiokuntakäsittelyssä pystyttiin näitä vastuita tuomaan konkreettisesti koskemaan myös tulevaa osakeyhtiötä sillä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelu on todella tärkeää huomioida myös talousmetsissä metsähallituksessa työnantajana työnantajana on valtio valtion työnantajana tulisi huolehtia henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta omalla painavalla osallaan tällainen laajempi sosiaalinen vastuu kuuluisi metsähallitukselle arvoisa rouva puhemies välillä tuntuu ettei hallitus itsekään tiedä miksi tätä lakia täytyy puolustaa aluksi yhtiöittämistä perusteltiin eun kilpailuvaatimuksilla välihuudoista huolimatta sitten hankintadirektiivin aikataululla olisi mielenkiintoista kuulla välihuudon lisäksi perustelu miksi hallitus on niin lujasti tässä omassa uskossaan kun olemme osoittaneet yksi toisensa jälkeen nämä perustelut ontoiksi ontoiksi ei hallituspuolueilla ole lopulta jäänyt muuta toteamusta kuin tämä on paras tapa uskokoon ken tahtoo niin kuin sanonnassakin sanotaan luja oli veljeni uskosi mutta et tuntenut rantakivien paikkoja ja näin tässä näyttää käyvän tälle hallitukselle

mutta mikä paras tapa tämä on kun valiokuntakuulemisissa lukuisat asiantuntijat esittivät korjausehdotuksia ja kansalaiset kirjoittivat ennätyssuuren adressin metsähallitus näyttää nyt olevan menossa päin honkia ja laki täytyisi vielä kerran valmistella uudelleen arvoisa rouva puhemies näillä lyhyillä perusteilla esitän että eduskunta hylkää hallituksen esityksen metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevat lainsäädännöt

arvoisa rouva puhemies eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä ei myöskään otettu huomioon hallitusohjelman linjausta jossa sanotaan että uudistetaan metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan eun vaatimuksia ja selkeytetään sen sen johtamisjärjestelmä

arvoisa puhemies

erittäin hyviä ja tarpeellisia muutoksia kiitos niistä nämä muutokset eivät kuitenkaan riitä eivätkä ne poista sitä tosiasiaa että tämä lakiesitys on susi näin ollen arvoisa puhemies esitän metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan lainsäädäntöön seuraavat kolme pöydällekin jaettua lausumaa ensimmäinen ensimmäinen lausuma kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että metsähallitusta ohjataan niin että hankintasäännösten koko liikkumavara käytetään sen turvaamiseksi että suomalaisten ja paikallisten yritysten sekä työntekijöiden osuus pysyy mahdollisimman suurena edellä mainittu koskee myös alihankintaurakoiden kokoa esittämäni toinen lausuma eduskunta edellyttää että metsähallituksen tuotto ja tuloutustavoitetta kohtuullistetaan jotta voidaan turvata yhteiskunnallisten velvoitteiden ja ekologisen kestävyyden toteutuminen ja ettei ylimitoitettu tuottotavoite johda maa metsä ja vesiomaisuuden hallitsemattomaan myyntiin

arvoisa puhemies tosiaan tätä lain kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla ja siihen edellinenkin edustaja taisi viitata kun pelotteli tällä että tulee kilpailutuspakko kuitenkin tämä kiire ja tämä uhkailtu kilpailutuspakko ovat keinotekoisia sillä vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin nyt esitetyllä muodolla ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta

mitenkään liittyvän valtion metsätalouteen ja vaikka yhtiö perustettaisiin niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla jolloin uhka näistä ulkomaalaisten pakkokilpailutuksista on on täysin keksitty
pyydettyjä vastauspuheenvuoroja on useampia käydään ne kaikki läpi

arvoisa rouva puhemies ymmärrän kyllä edustaja kärnän esille tuoman tätä lakia yltiöpäisesti puolustavan näkemyksen mutta toivoisin että voisitte tutustua eri valiokunnille annettuihin lausuntoihin missä juuri kumotaan nämä teidän väittämänne edustaja sarkkinen toi erittäin perustellusti esille mitä valiokunnissa ovat asiantuntijat tästä asiasta sanoneet ja siksi minä pidän kohtuuttomana ja vastuuttomana sitä

olin useissa valiokuntien kokouksissa yhdessä edustaja myllykosken kanssa ja kyllä täytyy nyt hämmästellä olemmeko me kuunnelleet näitä samoja asiantuntijoita siellä nimenomaan tuotiin esille että mikäli mikäli me jatkaisimme nyt vanhalla mallilla emmekä toteuttaisi tätä yhtiöittämistä niin me ottaisimme äärettömän suuria riskejä tämän asian kanssa itse näen että tämä annettu lakiesitys nyt nimenomaan turvaa puukaupan ja korjuun säilymisen kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa kansallisissa käsissä ja hämmästelen edelleen tätä että vasemmisto näyttää olevan valmis pelaamaan tällaista uhkapeliä meidän kansallisomaisuudellamme se ei minun mielestäni ole ole vastuullista laisinkaan

keskusta esittää nyt kaikkien aikojen takinkääntöä kun muistelen viime kautta niin te ankarasti vastustitte metsähallituksen yhtiöittämistä ja piditte tärkeänä että se pidetään yhtenäisenä ja nykytilassaan ja nyt te täällä olette hallituksen panttivankina edustaja kärnä ja pelottelette lapin

arvoisa rouva puhemies en lähde nyt tässä kiistelemään siitä olemmeko kuunnelleet joillakin tavoilla harkitusti toisin onneksi minä luotan siihen että dokumentit ovat säilyneet ja ovat siellä mietinnössä mukana että ne voidaan sieltä kyllä tarkastaa

professoreita jotka ovat sanoneet että tällaiseen ei ole tarvetta en lähde kyseenalaistamaan tohtoriksi tohtoriksi aiheesta väitelleen asiantuntijan osaamista tässä kysymyksessä ja sen vuoksi pitäydyn kyllä kannassani siinä että nämä edustaja sarkkisen erittäin hyvin perustellut ja esiin tuomat argumentit ovat kestävämpiä kuin se arvio minkä ehkä joku yksittäinen kansanedustaja voi saada harkitusti vain oman näkemyksensä mukaisesti näistä lausumista irti

ja lappilaisena kansanedustajana vastustin tätä asiaa mutta tilanne on mennyt siitä eteenpäin silloin perusteltiin asiaa destia tapauksella ja vastaavilla kuvioilla nyt on kyse hankintadirektiivin asiasta joka tulee nyt voimaan kuudestoista päivä huhtikuuta ja jonka mukaan on toimittava olemme keskustelleet meidän ryhmässä tästä asiasta hyvin paljon olemme miettineet mikä on riskin mahdollisuus mikä on riskitilannearvio tässä asiassa että miten voi käydä meille on on ollut kaikkein tärkeintä

olotila säilyy nykytilassa mahdollisimman paljon ja tämä tulee täällä esitetyllä muodolla pysymään mahdollisimman lähellä nykytilaa ettei juuri kukaan tule huomaamaan mitään muutosta tässä metsähallituksen toiminnassa näin ollen minä uskon että me tällä pääsemme parhaiten eteenpäin emmekä riskeeraa sitä että jos tässä jotain kuitenkin tulisi tapahtumaan muuta
arvoisa puhemies

ihmettelen näitä edustaja kärnän syytöksiä vastuuttomuudesta vastuuttomuus on pikemminkin hallitusryhmien puolella jos nyt todellakin pitäisi paikkansa se että eun kilpailulainsäädäntö edellyttää tätä yhtiöittämistä väite mihin sinänsä on löydettävissä ihan järkeviäkin perusteluja mutta joka ei sinänsä ole ongelmaton sekään niin sitten siihen samaan lakiesitykseen ympätään vino pino aivan muita asioita metsähallituksen luontopalvelujen aseman ja ja ympäristöministeriön ohjausvallan heikentämisestä ja muun muassa sellaisia asioita jotka käytännössä heikentävät saamelaisten oikeuksien puolustamista nykytilasta jos pitäisitte tätä eun kilpailulainsäädännöllä perustelemaanne asiaa välttämättömänä niin miksi hallitus ei ole tuonut sitä sellaisenaan eduskuntaan miksi se on ympätty isoon liutaan muita asioita joiden tiedätte herättävän suurta vastustusta

ovat hyvin pitkälle itse kehittäneet tämän kilpailuttamisongelman kun yhtiöitetään niin tällöin hankintalaki koskee eun käyttöoikeusdirektiivi koskee ja silloin on tehtävä nämä ratkaisut mutta jos ei yhtiöitetä niin meillä olisi täysin toisenlainen mahdollisuus me olemme omassa vastalauseessamme esittäneet vaihtoehdon muun muassa

siltä että tämä keskustapuolueen hätä on nyt suuri kun pitää viljellä katteettomia uhkakuvia ja mennä eun selän taakse piiloon on esitettävä kysymys miksi lainvalmistelussa ei ole notifioitu tätä esitettyä yhtiörakennetta eussa se olisi voitu tehdä ja se olisi pitänyt tehdä on hieman erikoista että mikään muu maa ei koe tällaista pakkoa ja uhkaa mitä keskustan edustajat täällä esittävät tässä täytyy aikaisempia puheenvuoroja sen verran vielä ehkäpä täsmentää että vaikka yhtiö perustettaisiinkin niin asiantuntijoiden mukaan metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla eli vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitetään ei tämä hankintadirektiivi silti ole pakottava vaan sen sijaan voitaisiin lailla ja asetuksilla antaa käyttöoikeus perustettavalle yhtiölle

arvoisa puhemies en osaa tässä lähteä syyttelemään ketään arvioida omalta kannaltani tätä lain tarpeellisuutta ja lain muutoksen tarpeellisuutta ensinnäkin tietysti pitää muistaa se että missään muussa eu maassa ei ole samankaltaista metsätaloutta kuin suomessa metsähallituksen kautta ja se tuo meille omat erityistarpeet tämän lain tarpeesta on erilaisia arvioita itse en ole valmis ottamaan sitä sitä riskiä mitä eu säädökset mukaan lukien eu hankintadirektiivi tulisivat kenties mahdollistamaan eli minun lähtökohtani tässä on tavallaan riskin minimointi toisaalta sen että nyt valittiin osakeyhtiömalli minä ymmärrän sillä tavalla että tämän kautta sitten valtion maa ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden jota on tarkoituksenmukaista ja järkevää hoitaa yhdessä organisaatiossa osakeyhtiömalli oli poliittinen ratkaisu mutta itse näen sen järkevänä tämän kokonaisuuden näkökulmasta

rouva puhemies kuten edustaja hassi toi omassa puheenvuorossaan esiin itse tästä yhtiöittämiskysymyksestä voi esittää perusteltuja juridisia argumentteja puolesta ja vastaan yhdyn edustaja hassin puheenvuoroon myös siinä mielessä että tämä yhtiöittämiskysymys ei millään tapaa ole täysin ongelmaton mutta ihmettelen näitä muita lakiin tulleita muutoksia kun jatkuvasti on puhuttu että mikään ei muutu tai juuri mikään ei muutu jos juuri mikään ei muutu niin mistä ihmeestä tämä kolmas tase erä tänne on syntynyt miksi sitä välttämättä tarvitaan tähän olen yrittänyt kysyä monta kertaa ihan kasvotustenkin muun muassa keskustan kansanedustajilta vastauksia ja mitään vastausta en ole tähän mennessä saanut siihen mistä tämä kolmas tase erä tähän lakiesitykseen on tullut ja mihin ihmiseen sitä tarvitaan

jos lakimuutosesitystä ei osata kunnolla perustella ja tässä metsähallitus lain uudistuksessa jonka alkuperäisenä tarkoituksena on ollut tämä kilpailulainsäädännön noudattaminen se alkuperäinen tarkoitus on kyllä aika lailla hämärtynyt kun lakiesityspakettiin on todellakin tuotu hyvin paljon muita elementtejä kuin mitä liittyy yhtiöittämiseen tai eun kilpailulainsäädäntöön josta todella voi olla

vähissä ovat tässä salissa tämän lain puolustajat kuten täällä on kuultu ensin tässä asiassa piilouduttiin eun selän taakse joka peruste osoittautui kestämättömäksi ja sen jälkeen kun piti jotakin keksiä niin keksittiin tämä hankintadirektiivi joka tulee huhtikuun puolessavälissä voimaan mutta tämän hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeutta ei tarvita eikä se edes liity valtion metsätalouteen ihmetystä herättää se että perussuomalaiset ja keskustalaiset vastustivat samaista esitystä viime kaudella ja nyt seisovat sen takana

haluaisin muistuttaa kaikkia edustajia että kyseessä nyt ei kuitenkaan ole se sama lakiesitys joka täällä aiemmin hylättiin vaan tässä on kyllä merkittäviä eroavaisuuksia siihen mitä edellinen hallitus yritti ajaa läpi mitä tulee tähän kolmanteen taseeseen niin täällä on useasti todettu että se selkiyttää ainoastaan tätä tilannetta sinne siirretään sellaisia alueita joilla ei ole liiketaloudellista käyttöä mutta niillä ei myöskään ole suojelullista merkitystä ja mikäli näitä alueita sitten tuottovaateen alle siirrettäisiin niin mekanismi on täysin sama kuin nykyäänkin se tehdään ainoastaan eduskunnan päätöksellä

tällä ratkaisulla nyt turvataan parhaalla mahdollisella tavalla puukaupan ja korjuun säilyminen kansallisissa käsissä nyt ja tulevaisuudessa
arvoisa rouva puhemies niin vihreässä eduskuntaryhmässä on todellakin pohdittu tätä koko lakiesitystä ei vain yhtiöittämistä vihreän eduskuntaryhmän toimesta on jopa tehty useita pykälämuutosesityksiä tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä te edustaja kärnä väititte että nämä pykälämuutosesitykseni eivät olisi kaikilta osin oikeudellisia osin oikeudellisia tein siitä kyllä sen johtopäätöksen että ette ole edes lukenut niitä pykälämuutosesityksiä sellaista väitettä en ole kuullut valiokuntakäsittelyssä enkä yhdenkään asiantuntijan suusta minkä perusteella nämä esitykset tein

puhemies eihän tätä voi kuin ihmetellä että keskustan edustajat täällä kynsin ja hampain puolustavat tätä lakiesitystä vaikka julkisuudessa olleiden tietojen mukaan te itse vielä toitte viime hetkellä maa ja metsätalousvaliokuntaan merkittäviä muutosesityksiä mikä kyllä kertoo siitä että että ei tässä kovin suurta sitoutumista hallituspuolueiden sisälläkään tähän lakiesitykseen ole lisäksi talousvaliokunta

erittäin voimakasta kritiikkiä on pitkin matkaa myös hallituspuolueista tullut mutta nyt täällä sitten esitystä esitystä kovasti puolustetaan niin onhan tämä ihmeellistä myös hallituspuolueiden parista on muutenkin tullut kritiikkiä esimerkiksi kokoomuslainen europarlamentaarikko entinen ympäristöministeri sirpa pietikäinen on esittänyt huolensa tästä lakiesityksestä

arvoisa rouva puhemies minä arvostan edustaja korhosen omaa perusteltua näkemystä siitä miksi hän on nyt eri mieltä kuin viime kaudella arvo sinällään se on poliittinen ratkaisu joka tehtiin ehkä sillä riskiperusteella mikä nyt ei ole kylläkään perusteltu riskiperuste mutta siitä huolimatta politiikka on tällaista mieli muuttuu valitettavaa tässä on että kun viime kaudella oli hallituksen esityksenä niin jo silloiset hallituspuolueet vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit yhdessä tuumin oppositiopuolueiden perussuomalaisten ja keskustalaisten kanssa pystyivät pysäyttämään tämän ja ministeri orpo teki sen päätöksen että tätä valmistelua ei viedä eteenpäin mutta edustaja kärnä kyllä on niin että kolmannesta taseesta voidaan myydä niin että sieltä tulee tuottoa ja tässä kohtaa asia siis muuttuu nykytilanteesta

arvoisa herra puhemies juuri näin niin kuin edustaja myllykoski totesi tämä historia on viime kaudella asia vedettiin pois eduskunnan käsittelystä juuri sen takia että oppositio yhtenäisesti sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto eivät kannattaneet yhtiöittämistä ja ministeri orpo veti sen pois myöntäkää nyt rehellisesti että kun te kävitte näitä sipilän hallitusneuvotteluja kokoomus edellytti metsähallituksen yhtiöittämistä ja te siihen suostuitte sen takia että nämä luontopalvelut heikennettiin

että se pitää paikkansa keskustan ryhmä yksimielisesti vastusti ja mikään tässä esityksessä ei ole muuten muuttunut paitsi se että luontopalveluiden asemaa on heikennetty

kyllä se juuri näin on kuten edustaja harry wallin tässä sanoi tässä lakiesityksessä on kysymys paljon muustakin kuin pelkästään metsätalousliiketoimintojen yhtiöittämisestä jota hallituspuolueet nyt vievät eteenpäin toisin kuin viime kaudella oppositiossa ollessaan mutta tähän on tuotu nyt myös tämä hämärä kolmas tase ei vielä tähän päivään mennessäkään ole avautunut se minkä takia tarvitaan tällainen kolmas tase peruspääoman ja luonnonsuojelupääoman välille se avaa väistämättä sen kysymyksen sen mahdollisuuden että kolmanteen taseeseen siirrettävillä alueilla ryhdytään myöhemmin tekemään raakaa bisnestä miten käy sitten luontoarvojen miten käy luontopalveluiden miten näitä tasesiirtoja tehdään tässä on niin monia kysymysmerkkejä että olisi ollut järkevää jatkaa tällä tällä hetkellä hyvin toimivalla kahden taseen järjestelmällä selkeällä järjestelmällä jossa meillä on toisaalta peruspääoma ja sille tuottovaade ja toisaalta julkiset hallintotehtävät luontopalvelut jotka vastaavat luonnonsuojelutehtävistä tämä on kansalaisten mielestä selkeää mutta nyt tämä kolmas tase sotkee tätä ja jää vain se kysymys että miksi

vielä kerran tästä kolmannesta taseesta päinvastoin tämä selkiyttää sitä nykytilannetta ja mitä tulee niihin tasesiirtojen mekanismeihin mikäli sieltä siirretään joitakin alueita tuottovaateen alle niin aivan kuten nykyäänkin eduskunta päättää siitä siinä mekanismissa ei ole tapahtumassa minkäänlaista muutosta suhteessa tähän nykytilaan palaan myös vielä näihin saamelaisten oikeuksiin joita on täällä nostettu esille on esitetty väitteitä että saamelaisten oikeuksia oltaisiin heikentämässä tällä lainsäädännöllä sellainen väittämä ei pidä paikkaansa saamelaisten

täsmälleen samalla tasolla kuin nykyiselläänkin saamelaisten oikeudet huomioidaan yhteiskunnallisissa velvoitteissa jotka koskevat yhtiötä ja ne koskettavat koko metsähallitus konsernia tämän lisäksi niitä vielä vahvennetaan näillä ylä lappiin perustettavilla kuntakohtaisilla neuvottelukunnilla

arvoisa herra puhemies on aivan totta että kolmannella taseella ei ei ole tuottovaatimusta mutta metsähallituksen talouspuoli jatkossa päättää miten ja kuinka paljon tuottoa näiltä alueilta otetaan näin ollen ei pysty ymmärtämään miten tämän harmaan vyöhykkeen luominen tämmöisen välimuodon luominen millään tapaa selkeyttää asiaa asiaa päinvastoin se muodostaa siitä yhä enemmän epäselkeän harmaan vyöhykkeen

kyllä luonnon kannalta ongelmallisinta tässä esityksessä on tämä kolmiosainen taloudenpidon rakenne ja tämä kolmas tase tase nyt laajoja maa ja vesialueita ollaan siirtämässä taloudellisen voiton tavoittelun piiriin ja tieto näiden maiden käytöstä ei olisi avoimesti kansalaisten ja eduskunnan käytettävissä kyseessä ovat meille kaikille tärkeät ulkoilu ja retkeilyalueet ja niiden alistaminen taloudellisen voiton tavoittelulle on kyllä uhka luontoarvoille uskon kyllä että edustaja kärnäkin tämän asian tiedostaa että nyt tässä luodaan harmaa alue bisnestoiminnan ja luonnonsuojelun välille ja avataan se mahdollisuus että näillä retkeilyalueilla ryhdytään rahastamaan tähän esitykseen jäi myös tämä johtamisongelma eli hallitusohjelman kirjauskaan ei kyllä tältä osin

suonut että tämä asia olisi korjaantunut

arvoisa puhemies että se mikä jää käteen tästä laista on se että metsähallituksen luontopalveluja heikennetään ja ja tämä on nimenomaan se joka sai keskustan mukaan tähän tähän hankkeeseen sehän tapahtuu sen mekanismin kautta joka täällä on jo useampaan kertaan sanottu eli luontopalvelujen taseesta voidaan siirtää tänne kolmanteen taseeseen hallituksen

kun luontopalveluita ohjataan ympäristöministeriöstä ja sitten taas kolmatta tasetta hallitaan metsähallituksen hallituksesta käsin niin tämä on se mekanismi joka aiheuttaa tätä epävarmuutta siitä mihin loppujen lopuksi pitkänkin ajan kuluessa tullaan näitä näitä kolmanteen taseeseen tehtyjä siirtoja käyttämään
myönnän vielä lähtökohtaisesti puheenvuorot edustajille hassi salolainen ja halmeenpää kaikki siis pyyntöjärjestyksen mukaisesti jos vielä jotain tulenpalavaa tulee niin kuin valiokunnan puheenjohtajalle niin hän saa sitten vielä nämä puheenvuorot siis ja nyt edustaja hassi
arvoisa puhemies edustaja ja moni muukin on toistellut sitä että saamelaisten asema pysyy entisellään saamelaisia koskevat lakipykälät pysyvätkin entisellään mutta saamelaisten perinteisten elinkeinojen eli käytännössä poronhoidon maiden isäntä muuttuu tällä hetkellä se isäntä on metsähallituksen luontopalvelut mutta tämän kolmannen taseen myötä se tulee olemaan metsähallituksen liiketalousjohto ja kaikki jotka näitä asioita ovat vuosien varrella seuranneet tietävät että metsähallituksen hakkuutoiminnan ja liiketalousjohdon välit saamelaisten kanssa ovat paljon huonommat kuin metsähallituksen luontopuolen eli käytännössä tämä kokonaisuus minkä tämä laki sisältää tulee kyllä heikentämään saamelaisten elämää ja sen takia on erittäin paha asia että hallituspuolueet eivät ole hyväksyneet tähän lakiin sitä mikä on monessa muussa laissa eli pykälää joka kieltäisi heikentämästä saamelaisten asemaa ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen mahdollisuuksia

arvoisa puhemies en ole ollut valiokunnassa käsittelemässä tätä asiaa mutta tässä on piirteitä jotka hämmästyttävät minua enkä ole saanut niihin tyydyttävää vastausta tämän debatin aikana enkä aikaisemminkaan vaikka olen yrittänyt perehtyä tähän hyvinkin perusteellisesti ensinnäkin miksi oli tarpeen tämä hämäysoperaatio tehdä eun avulla sillä tavalla että eu olisi tätä välttämättä edellyttänyt näinhän ei ei ymmärtääkseni ole asian laita eu ei ole tällaista välttämättä meiltä edellyttänyt vaan muitakin järjestelyjä olisi voitu tehdä

aivan turhaa tehdä tällaista koska tällä tavalla halutaan vain tämmöinen löyhä alue harmaa alue sinne missä on helpompi operoida muun muassa luonnonsuojeluhengen vastaisesti tällä tavalla tämä on minun arvojeni vastainen laki tämä muutos enkä tule äänestämään tämän puolesta

arvoisa puhemies edustaja salolainen esitti keskeisen kysymyksen koskien kolmatta tasetta vastausta vain emme ole saaneet missään käsittelyn vaiheessa jos kolmannen taseen tarkoitus olisi selkiyttää metsähallituksen alueiden käyttöä ja sitä taseen jakoa niin kolmannen taseen määrittelyn pitäisi olla selkeä mutta sitähän se ei ole kolmanteen taseeseen piti käsittääkseni sisällyttää ne maa ja vesialueet jotka eivät ole tiukasti suojeltuja mutta jotka eivät ole selkeästi talouskäytön piirissä näin ei kuitenkaan tapahtunut bisnespuolelle liiketalouden taseeseen siirrettiin muun muassa neljäkymmentätuhatta hehtaaria ylä lapin virkistysmetsiä eivät ne sinne bisnespuolelle tämän logiikan mukaan kuuluisi on lisäksi virheellistä väittää tämän lakiesityksen parantavan saamelaisten asemaa paitsi näitten aluesiirtojen vuoksi se heikkenee se ei kylläkään parane saamelaisalueen kuntiin perustettavilla neuvottelukunnilla joissa saamelaiset eivät ole enemmistönä vaan vähemmistönä

herra puhemies täällä on ihmeellisiä sanamuotoja käytetty hämäysoperaatio väärinkäytökset nyt minä haluaisin kyllä kysyä mitä väärinkäytöksiä esimerkiksi edustaja ojala niemelä tarkoitti mitä väärinkäytöksiä juuri äsken sanoitte väärinkäytöksiä tätä sanaa käytitte haluan siihen selvyyden mitä mitä ovat ne väärinkäytökset mitä tapahtuu hämäysoperaatioita mikä hämäysoperaatio tässä on käynnissä me olemme varmistamassa sen että metsähallitus pystyy toimimaan yhtenä kokonaisuutena kunnioittamaan niin luontoa saamelaisten oikeuksia kuin myöskin harjoittamaan liiketoimintaa sillä minusta se on erittäin tervetullut ja hyvä asia mitä tulee tähän kolmanteen taseeseen moneen kertaan on vastattu miksi se halutaan muodostaa siksi että nyt me elämme harmaalla alueella nyt siellä hakkaa myöskin luontopalvelut niiden luonnonhoitosuunnitelmien mukaan jotka on yhdessä laadittu jatkossa sen tekee liiketoimintapuoli nykyisten luonnonhoitosuunnitelmien mukaisella tavalla eli mikään ei muutu ja tämä selkiinnyttää niin että sen hakkuutoiminnan tekee vain ja ainoastaan liiketoimintapuoli siksi tämä vahvistaa luonnonhoitopuolta ja viranomaistoimintaa siellä kun on selkeä työnjako luonnonhoidon ja liiketoiminnan puolella tämä on ehdottomasti selkeyttävä vaikutus ei

arvoisa herra puhemies ihan hyvä että asioita käsitellään näin avoimesti ja saamme lausua mielipiteemme se on suuri arvo sinänsä

tämäkin laki lähti näistä kilpailuneutraliteettiasioista sitä en minä pysty sanomaan mikä on euroopan unionin komission kanta tähän kilpailuneutraliteettiasiaan tosin sillä tässä maassa kyllä raakasti ratsastetaan ja uhkaillaan että komissio puuttuu siihen ja tähän ja tuohon mikä on hyvin murheellista sinänsä aikoinaan käytettiin moskovan korttia nyt käytetään brysselin korttia mikä on demokratian kannalta minusta aika uskomaton juttu esimerkiksi natura asiasta pyydettiin ennakkopäätöksiä ennakkopäätöksiä komission tuomioistuimelta mutta korkein hallinto oikeus ja pekka hallberg estivät sen vaikka siinä olisi ollut aito mahdollisuus hoitaa asia tyylikkäästi ja saada ennakkopäätös niin kuin tulisi toimiakin jolloin se olisi kaikille avoin ja yhteisöoikeuden kannalta myös meidän kannaltamme turvallinen vaihtoehto mutta eihän se vihreille sopinut että voitaisiin tämmöinen asia tehdä mitä tulee edustaja salolaisen kantaan siihen että tehdään luonnonsuojelulla niin tai näin niin toivotan pertti salolaisen tervetulleeksi ilomantsiin tutustumaan mitä on valtion mailla tehty luonnonsuojelutoimenpiteinä puita kaadettu räjäytelty ja särjetty teitä ja hakattu metsiä nurin happanemaan jos tämä on luonnonsuojelua siitä olemme edustaja salolaisen kanssa hieman eri mieltä

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja myllykosken

hylkäysesitystä koskien näitä lakiesityksiä

sdpn mielestä laki metsähallituksesta on kokonaisuudessaan valmisteltava uudelleen me kannatamme tehtyä hylkäysesitystä kuten edustaja wallin tässä sanoi ja perustelut ovat kyllä olemassa niitä ei ole kyetty tässä kumoamaan me emme ensinnäkään kannata tätä esitystä laiksi erillisestä metsätalousyhtiöstä metsähallitukseen meidän mielestämme nämä eun vaatimat asiat voidaan järjestää muutenkin kuin yhtiöittämällä ja näyttää kyllä pahasti siltä että hallitus on itse luonut tämän kilpailuttamispeikon koska jos yhtiö muodostetaan niin tällöin on noudatettava hankintadirektiiviä tällöin eun käyttöoikeusdirektiivi pätee mutta jos ei yhtiöitetä jos asiat hoidetaan toisin niin tätä ei ole tämä on kotikutoinen ongelma eikä missään vaiheessa tätä ole niin perin juurin tutkittu etteikö se johtopäätös olisi voimassa että yhtiöittämistä ei ole pakko tehdä me myöskin kyseenalaistamme tämän kolmannen taseen sen on kyseenalaistanut täällä muun muassa kokenut pertti salolainen aivan oikein perustein kyllä se luo sen epäilyksen että aikanaan tullaan siirtämään sieltä luontopalveluitten alaisesta taseesta maita ja vesialueita tähän niin sanottuun kolmanteen taseeseen tai sieltä kolmannesta taseesta edelleen tähän tuottovaateen alaiseen pääomaan ja tämä koko järjestelmä menee sekaisin koska on juuri näin niin kuin edustaja myller täällä totesi että ympäristöministeriöstä hallinnoidaan luontopalveluita mutta tämä kolmas tase ja tuottovaade kuuluvat sinne metsähallituksen hallitukseen ja sitä kautta väistämättä kovemman bisneslogiikan piiriin ja tämä on riski tämä uhkaa jokamiehenoikeuksia tämä uhkaa kalastusoikeuksia metsästysoikeuksia kaikkia niitä virkistysnäkökulmia jotka ovat suomalaisille tärkeitä

puhemies tämän lain käsittelyn aikana on vahvistunut se käsitys että ne perustelut joita hallitus tästä tästä laista on esittänyt ovat erittäin ongelmallisia myöskin on käynyt ilmi että myöskään hallituspuolueitten kansanedustajat eivät pysty perustelemaan tätä hallituksen esitystä paitsi sillä että se on poliittisesti tarkoituksenmukainen

se mikä jää käteen on se että tätä kautta halutaan metsähallituksen luontopalveluja heikentää ja myöskin heikentää ympäristöministeriön ohjausta metsähallituksen sisällä on ollut äärimmäisen hyvä tämä järjestelmä joka suomessa on tällä hetkellä ollut myöskin

metsätalouspuolen sisällä on voitu yhteensovittaa retkeily luonnonsuojelu ja metsätaloustarpeita ja tällä tavalla varmistaa se että esimerkiksi luontomatkailulle on ollut riittävän hyvät edellytykset ja tässä onkin se mitä luontomatkailuyritykset nimenomaan pelkäävät ne pelkäävät sitä tulevaisuutta jolloin otetaan käyttöön tämä kolmas tase jota hallinnoidaan siis tuolta metsähallituksen hallituksesta eli täältä bisnespuolelta nykyinen toiminta jota nämä luontoyrittäjät ovat tehneet yhteistyössä luontopalvelujen kanssa on sujunut erittäin hyvin ja täytyy muistaa myös se että että metsätalous on suomelle tärkeä biotalous on suomelle tärkeä mutta biotalous on muutakin kuin pelkkää metsätaloutta se on myöskin
kaksi minuuttia mennyt ja edustaja näyttää lopettavan siis seuraavana edustaja hassi
arvoisa puhemies tätä lakia on tässäkin istunnossa perusteltu eun kilpailulainsäädännöllä mutta se on lähinnä kulissi jonka takana tehdään muutoksia joita vihreät vastustavat ja siksi tulemmekin lain lopullisessa äänestyksessä kannattamaan hylkäysehdotusta tämä laki heikentää metsähallituksen luontopalvelujen asemaa ja ympäristöministeriön ohjausta keskeisin näistä heikennyksistä on tässä jo mainittu kolmas tase jolla on täysin epäselvät perustelut ja joka on myöskin lakiteknisesti toteutettu hyvin kyseenalaisella tavalla kun se ei ole pykälissä vaan ainoastaan perusteluissa ainoa perustelu minkä ympäristövaliokunnan kokouksissa asiantuntijoilta olen tämän kolmannen taseen perustamiselle saanut on maa ja metsätalousministeriön lainvalmistelijan

saamelaisten poronhoitoalueet siirtyvät käytännössä metsähallituksen luontopalvelujen hallinnasta metsähallituksen liiketalouspuolen hallintaan ympäristöministeriön ohjausvaltaa heikentää myös se että kun tähän asti ministeriö on ohjannut

siltä osin kuin on kyse talousmetsissä tapahtuvan toiminnan biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta nyt tämä asia poistuu kaiken kaikkiaan tämä on merkittävä heikennys paitsi ympäristönsuojelun myös matkailun ja retkeilyn näkökulmasta

puhemies tässä on jo monesti se kuultu että eu ei edellytä metsähallituksen metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä on totta että kilpailuneutraliteetti on kyllä toteutettava ja tämä edellyttää veroedun ja konkurssisuojan poistamista mutta se olisi ollut monella muullakin tapaa toteutettavissa kuin nyt tällä osakeyhtiöittämisellä oltaisiin voitu muodostaa muun muassa konkurssikelpoinen liikelaitoskokonaisuus tai yle tyyppinen erityisyhtiö muutamia mainitakseni no tämän johdosta tämän lakiesityksen sisällön osalta johtamisjärjestelmä on edelleen sekava tältä osin ei täyty hallitusohjelman kirjaus sen selkeyttämisestä metsähallitus voi jatkossakin puhua kahdella äänellä mikä on kyllä ongelmallista

meille kaikille tärkeistä ulkoilu ja retkeilyalueista ja niiden alistamisesta taloudellisen voiton tavoittelulle se on uhka tulevaisuudessa luontoarvoille

ihmetystä kyllä herättää se miksi ylipäänsä perussuomalaiset ja keskustalaiset jotka vastustivat tätä samaista esitystä viime kaudella nyt seisovat sen takana edustaja lepälle sanon sen verran että toivon että ette anna väärää todistusta kollegoista en ole tässä yhteydessä puhunut missään kohtaa väärinkäytöksistä tämä on varmasti tuolta pöytäkirjoista todennettavissa lisäksi jos tähän osakeyhtiöittämiseen päädytään tämä yhtiöittäminenkään ei kuitenkaan takaa eu pykälien mukaista kilpailuneutraliteettia tältä osin olisin toivonut että tämä olisi notifioitu etukäteen jolloin olisi ollut varma tieto tästä asiasta myös matkailijoitten osalta lapissa tämä kysymys on jäänyt liian vähälle kaiken kaikkiaan tässä muun muassa riitta myller otti nämä kysymykset äsken edellä hyvin huomioon

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on ollut hyvin hyvin mielenkiintoinen ja oikeastaan yhtä näkökulmaa tässä vielä haluan korostaa se on se että yleensä yhtiöittäminen selkeyttää asioiden hoitoa mutta sitten se myös siirtää poliittista valtaa virkamiehille ja hyvin paljon pienemmälle vaikuttajapiirille tämä on tietysti sellainen iso valinta että jos tälle tielle lähdetään niin on tärkeää että nähdään mitä sen toisessa päässä on nämä taseyksiköt toimivat samalla tavalla kuntataloudessa ja erityisesti suurissa kaupungeissa näitä käytetään oikaisemaan päätösprosessia ja usein sitten niiden tien päässä vielä on se että ne johtavat yhä useampien yksiköiden yhtiöittämiseen tällä tavalla se poliittinen päätöksenteko eriytyy sitten niistä valtavista isoista kokonaisuuksista joista yhdessä pitäisi enemmän keskustella ja ehkä valvontakin kuitenkin olisi tärkeää joten se iso kysymys on mikä palvelee kokonaisuutta en ole mikään metsänhoidon asiantuntija mutta pohdin tässä ääneen tätä mikä on se tie joka tässä nyt avataan ja valitaan ymmärrän erittäin hyvin tässä nyt näiden vastalauseiden huolen koska tästä on käytännön esimerkkejä kuntataloudesta että kun viedään se päätöksenteko pois hyvin pienelle piirille niin sitten syntyy helposti isoa vahinkoa

erittäin huolissamme luontopalvelujen tilasta lakiesityksen mukaisessa järjestyksessä jos tätä yhtiöittämismallia viedään eteenpäin niin tälle tulevalle yhtiölle asetettavat tulostavoitteet tulevat varmastikin aiheuttamaan painetta ottaa

retkeilyalueet metsätalouden toiminnan piiriin mikä tullessaan lisää hakkuita niille alueille tämä tulee vaikuttamaan niitten retkeilyalueiden ja sitä kautta sen alueen matkailun tehokkuuteen ja siitä saatuun hyötyyn ihan eri puolilla suomea se tulee olemaan nähtävissä näiden alueitten houkuttelevuus kärsii niistä hakkuista se on varma asia meidän mielestämme näillä alueilla metsähallituksen roolin pitäisi jatkua missä se on tähänkin mennessä ollut se on ollut luonnon monimuotoisuutta suojeleva mikä on ollut hyvä asia meidän pitää muistaa se että meidän tulee vaalia tätä luonnonperintöä sitä pitää myös jättää meidän tuleville sukupolville ja antaa hyvä kuva hyvästä luonnonhoidosta tämän metsähallitus on tähän mennessä tehnyt nykyratkaisullakin erittäin hyvin hyvin tämän vuoksi me vasemmistoliitossa haluamme säilyttää tämän nykyisen toimintamallin kehittää sitä vielä paremmaksi luontoa ylläpitävänä siksi kannatan edustaja myllykosken ja edustaja sarkkisen

puhemies metsähallitus on meille erittäin tärkeä asia erityisesti meille lappilaisille varsinkin savukoskella missä minä elän meille on elinehto että asiat hoidetaan kunnolla ja kunnialla me olemme tehneet tässä nytten valinnat miten tämä laki on järkevä viedä eteenpäin ja minä olen tyytyväinen siihen ratkaisuun mihin tässä on päästy tässä on päästy ratkaisuun jossa on mahdollisimman vähän muutosta nykytilaan kilpailuneutraliteetin asiat on saatu tällä toivottavasti hoidettua ja tämän mukaan me pystymme hoitamaan asioita eteenpäin käytännössähän koko tässä lakimuutoksessa on yksinkertaisesti kyse vain siitä että valtion metsätalouden liiketoiminnan muoto muutetaan osakeyhtiömallissa hoidettavaksi muita asioita tässä laissa ei ole käytännössä juuri ollenkaan muutoin käytännössä pientä hiomista tärkeintä nyt on meille kaikille se miten tämän lain jälkeen toimitaan elikkä kun tämä laki tulee voimaan on työn alla monia käytännön asioita esimerkiksi verotulojen jakaminen lapin

asioita ja jotta ne varmasti tulevat toteutumaan tämän hallituksen esityksen mukaisesti meidän pitää katsoa käytäntöön nämä asiat yksi asia mitä minun mielestäni pitäisi kanssa katsoa perään on se että tuottovaatimus ei enää saa nousta se on jo tällä hetkellä satakolmekymmentä miljoonaa mikä on aivan liikaa meidän metsät eivät kestä minun mielestäni tällaista tuottovaatimusta mutta siinä ei ole kyse ollenkaan siitä mikä on yhtiömuoto vaan siitä että tuottovaatimus on liikaa on hyvä että tämä lakiesitys nyt saadaan valmiiksi koska tällä tavalla saadaan rauha myöskin henkilökunnalle ja nyt sitten metsähallituksen työntekijät saavat tässä työrauhan

on näköjään niin että tämän lain yhteydessä samoilla perusteilla voi sekä kannattaa että vastustaa tätä lakiuudistusta juuri näin niin kuin täällä moni on sanonut metsähallitus on nykyisellään toiminut hyvin se on saavuttanut erittäin suuren suuren hyväksynnän ja ja erittäin suuren suosion kuten monet monet sen palvelut ne ovat ilman muuta jatkossakin samalla tavalla järjestettäviä maksuttomia palveluita kuin tähänkin asti niissä ei tapahdu mitään muutoksia sitten kaksi asiaa puhemies haluan vielä tähän loppuun todeta se on ihan selvä että metsähallituksessa ei koskaan täysin päästä siihen että se ei puhuisi kahdella äänellä se on ihan selvä sitä ohjaa kaksi ministeriötä ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö ja molemmilla on tärkeä rooli niitä rooleja ja tätä roolitusta ei haluta muuttaa vaan se säilyy jotakuinkin ennallaan se on se on tärkeä havainto ja ja siksi välillä tulee tulee varmasti myöskin kahta erilaista mielipidettä metsähallituksen sisältä sitten muistutan myöskin siitä että metsähallituksen tulostavoitteen asettaa nyt

tämän tämän asian asettaminen on kansanedustajien asia eikä kenenkään muun sitä ei päätä kumpikaan ministeriö eikä sitä päätä metsähallitus vaan

arvoisa puhemies keskusteluissa tästä lakiesityksestä olemme hallituspuolueiden tahoilta useita kertoja kuulleet että ei syytä huoleen mikään ei muutu olen jo aikaisemmin kysynyt että miksi tämä lakiesitys on pantu vireille jos tarkoitus on että mikään ei muutu ja ja jos lakiesityksen valmistelun jälkeenkin väitetään että mikään ei muutu haluan tuoda esille sen että olen siitä asiasta toista mieltä minusta tämän lakiesityksen toteutuessa aika moni asia muuttuu metsähallituksen liiketoimet yhtiöitetään ympäristöministeriön ohjausvaltaa kavennetaan nykyisestään merkittävällä tavalla yli kaksi miljoonaa hehtaaria nykyisin metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevia maa ja vesialueita siirretään liiketalouden ja metsähallituksen hallituksen alaisuuteen samalla heikennetään siis luontopalveluja tämän lakiesityksen myötä jopa kavennetaan eduskunnan päätösvaltaa koskien tasesiirtoja uuden perustettavan kolmannen taseen ja luontopalvelujen taseen välillä en kyllä sanoisi että mikään ei muutu päinvastoin

kunpa voisin sanoa niin että tuon kaiken haluan sanoa toiseen kertaan mitä edustaja halmeenpää sanoi ettei tarvitse sitä puhetta pitää uudelleen mutta enpä sitä pidäkään se oli perusteellinen ja hyvin käytetty puheenvuoro erityisesti haluan nostaa kuitenkin edustaja laukkasen tuoman näkemyksen esille mitä tämä sitten jatkossa tarkoittaa edustaja maijala esille että täytyy sitten harkita tarkasti mitä jatkossa teemme lainsäädäntöä pitäisi niin rakentaa että sellaista harkintaa ei tarvitsisi käyttää vaan me tietäisimme mihinkä lainsäädäntö johtaa siinä mielessä pitkällinen lainvalmisteluprosessi ei ole täyttänyt niitä lainvalmistelun vaatimuksia joita minä kansanedustajana koen että olisi tarvinnut osata jo huomioida ennakkoon mitä tulee tapahtumaan tämä todellakin kaventaa suomen eduskunnan päätäntävaltaa suomalaisesta luonnosta ja luontoarvojen monimuotoisuudesta se on vain faktinen totuus koska kolmannesta taseesta tehdään päätökset valtioneuvoston toimesta ja siellä voidaan taseen välisiä siirtoja tehdä ilman eduskunnan tahtoa

arvoisa herra puhemies juuri tähän mitä viimeksi todettiin niin kuntapuolella sitten kun on saatu se tasemalli käyttöön tai joku kevyempi osakeyhtiömalli seuraavaksi muutetaan johtosäännöt ja sisäiset ohjeistukset ja näin se valta siirtyy sitten pois sieltä poliittiselta kentältä tämä on se mihin joudumme jatkossa kyllä todella paneutumaan
arvoisa puhemies edustaja myllykoskelle vain haluaisin tässä sanoa että tämä lakiesitys ei heikennä eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa näihin toimintoihin tämä lakiesitys selkeyttää metsähallituksen hallituksen toimintaa ja työtapoja lisäksi

perinteinen toimintamalli on se että kun lakipäätös tehdään niin sen jälkeen sitä aletaan käytäntöön soveltaa ei kaikkia pieniä asioita ole voitu etukäteen kaikissa asioissa huomioida ja ja tämän lain soveltaminen on nyt sitten semmoinen asia mitä meidän todellakin täytyy katsoa että se hoidetaan asianmukaisesti kaikissa asioissa sen mukaan mitä olemme tarkoittaneet

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies mielestämme on erittäin hyvä että sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa säätelyä yhdenmukaistetaan ja tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan tällä tavoin turvataan palveluiden laatua ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia sosiaali ja terveydenhuollon tehtävärakenteen uudistaminen on vielä kesken tästä syystä on tärkeää että sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöryhmien välisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun

arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies tässä ammattikelpoisuuden väljentämisessä on myös sellaisia huolia kuten luodaanko tässä nyt uutta palkkaluokkaa että kun on tietty henkilö jonka koulutustaso ei ihan yllä siihen tehtävään johon hänet väliaikaisesti palkataan niin hänet voidaan palkata siihen pienemmällä palkalla syntyykö tällaisia tilanteita minusta tässä vastalauseessa esitetty muotoilu on erittäin hyvä vaikka en sitä nyt tässä kannatakaan mutta näen sen todella tärkeänä huolena pidän tätä valmistelun kannalta erittäin huonona että meille tuodaan tänne esityksiä joissa ei ole asiantuntijoita kuultu sitähän varten valiokunnat ovat että heillä on aikaa kuunnella asiantuntijoita ja sitten tuoda mietintö tai lausunto sillä perusteella että on kuultu asiantuntijoita nyt yritetään tuoda esitystä ja lisäystä joka ei liity asiantuntijoiden antamaan lausuntoon ja tämä on hyvin poikkeuksellista käytäntöä tällaiseen ei pidä ryhtyä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta toiseen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

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi ja mielestäni esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen

kuljettajan terveydestä kertovien lääkärintodistusten pitäisi riittää liikennelääketiede tulisi nostaa muutenkin siihen asemaan mikä sille kuuluu jos ajatellaan esimerkiksi kuolonkolareita ja liikennevakuutuskeskuksen tilastoja niin jo vuonna kaksituhattaneljätoista olivat terveysriippuvaiset onnettomuudet nousseet huippuunsa sairaus ja tajuttomuuskohtaukset kaksikymmentäyksi itsetuho seitsemäntoista alkoholi seitsemäntoista ja nukahtaminen kahdeksan prosenttia ajoneuvo ja havainnointivirheet ynnä muut noin kymmenen prosenttia eli kuolonkolareissa kuljettajan terveydentilalla näyttäisi olevan erittäin suuri merkitys asioita ei esimerkiksi automaattisella tai perinteisellä liikennevalvonnalla saada muutettua ei edes tällä esityksen mukaisella ajokorttilain muutoksella siten liikennelääketiede on todella ratkaisevassa asemassa katsottaessa tästä eteenpäin liikenneturvallisuustyön kehityslinjoja ja sitä tulisi edelleen kehittää tänä vuonna esimerkiksi pohjois karjalan maakunnassa on sattunut kuolonkolareita jo neljä liian moni näistä onnettomuuksista vaikuttaa joka vuosi myös tahalliselta teolta pahinta aikaa näyttäisi olevan kevät kun mahla alkaa valua koivusta ja valo lisääntyä niin itsetuhoisuus liikenteessä lisääntyy luulisi että kevät on ihmisen parasta aikaa sitä se ei kuitenkaan kaikille ole liikenteessä tehtyjen itsemurhien vuosittainen määrä on pysynyt samana vaikka itsemurhat muuten ovatkin vähentyneet liikennevakuutuskeskuksen onnettomuustutkintalautakuntien mukaan keskimäärin kymmenen prosenttia vuosittain kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tahallaan aiheutettu uskon että näitä tapahtumia on paljon enemmän mutta niitä ei haluta tilastoida itsemurhiksi ihan vain omaisten vuoksi itsemurhien vähentämiseksi liikenteessä ei ajokorttilain muutos tällaisenaan tuo paljon muutosta arvoisa puhemies uusia määräaikoja sovelletaan tulevassa ajokorttilaissa myös siitä riippumatta miten kauan aikaisemmin myönnetty ajokortti olisi ollut voimassa ajokortteja joudutaan siten jatkossa uusimaan nykyistä useammin ja tämä aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja lisäkustannuksia näiden korttien haltijoille ajokortin saaminen maksoi aikaisemmin neljäkymmentäkaksi neljäkymmentäkaksi euroa ja tulevaisuudessa toivottavasti esityksen mukaisesti vain kaksikymmentä euroa tämä ei kuitenkaan ole hallituksen tavoittelemaa norminpurkutalkoota liikenteen turvallisuusvirasto trafi on esityksen mukaan kehittänyt toimivan ja hakumenettelyä joustavoittavan sähköisen palvelun ajokorttien hakemista varten toivoa tietenkin sopii että tämä sähköinen palvelu pelaa paremmin kuin maaseutuvirasto mavin sähköinen järjestelmä hyrrä jonka kehittämiseen on laitettu jo yli viisi miljoonaa euroa se vieläkään toimi kuin hakemuksien vastaanottamisessa jos trafin sähköinen järjestelmä toimii kuten kaikki toivomme ei palvelua käytettäessä hakumenettelyn aikana ole lainkaan tarpeen käydä ajokortin myöntävän viranomaisen luona ja tämä on erittäin myönteinen asia uuden ajokortin tulisi myös kelvata virallisena henkilöllisyyden osoittavana asiakirjana mitä se ei tällä hetkellä ole

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies hallitus on esittämässä eduskunnalle lisätalousarvion täydentämistä kyseessä on kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan euron lisäys kassasijoitusten riskinhallintaan tämä lisää valtion nettolainanoton tarvetta on arvioitu tälle vuodelle olevan viisi pilkku neljä miljardia euroa lainarahalla elämistä ei saada loppumaan ennen kuin saadaan työttömyys pienenemään joten onkin hyvin vaikea ymmärtää miksi hallitus ei täydennä lisätalousarviota palkkatukirahoja lisäämällä johtuuko se siitä että hallituksessa nähdään valtion vastuu työttömyydestä eri tavalla kuin oppositiossa hallitus sysää vastuun yksilöille ja ihmisten itse pitäisi ratkaista työttömyysongelma sdpn mielestä valtion pitää olla ratkomassa työttömyysongelmaa eikä valtio voi vetäytyä vastuustaan ja hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan työttömyys on meidän mielestämme enemmän yhteiskunnan ja valtion talouspolitiikan epäonnistumista ei ihmisten epäonnistumista työttömyys ei ole elämäntyylivalinta vaan yleensä on kysymys siitä että työpaikkoja ei ole tarjolla kansalaisten perustuslaillinen oikeus työhön edellyttää mielestäni julkiselta vallalta toimenpiteitä ja rahoitusta tällaisena heikkona taloudellisena ajanjaksona koko hyvinvointivaltion perusta on mahdollisimman kattava työllisyys ja perusajatus jokaiselta kykyjensä mukaan jokaiselle tarpeittensa mukaan jos osallisuus yhteiskunnan toimintaan heikkenee hyvinvoinnin perusta järkkyy tasa arvon ja perusoikeuksien toteutumiseksi sekä yhteisön täysjäsenyyden ja sosiaalisen kansalaisuuden mahdollistamiseksi erityisesti heikommassa asemassa olevat kuten nuoret tarvitsevat positiivista erityiskohtelua

sektorin palkkatukeen kohdistuva linjaus ja leikkaus merkitsisi lähes täydellistä palkkatukityön alasajoa arvoisa puhemies työnhakijat on pidettävä työkykyisinä tutkimusten mukaan nuoret työttömät syrjäytyvät hyvin nopeasti jo kolmen kuukauden työttömyys pistää nuoren elämän sekaisin työttömät nuoret ovat muita huomattavasti tyytymättömämpiä tyytymättömämpiä omaan elämäänsä varsinkin niillä nuorilla joiden työttömyys on pitkittynyt yli puolen vuoden on tyytyväisyys elämäänsä kokonaisuudessaan heikompaa varsinkin näille nuorille joilla ei vielä ole työelämän kokemusta palkkatukityö avaa konkreettisia mahdollisuuksia saada jalkaa työelämän oven väliin saada palkkaa ylläpitää henkistä hyvinvointia fyysistä toimeliaisuutta ja arjen hallintaa

nuoret ja pitkäaikaistyöttömät eivät ole ainoita palkkatukijärjestelmästä hyötyviä sillä myös yleishyödylliset järjestöt ja koko kansalaisyhteiskuntamme saavat etua palkkatukijärjestelmästä sen avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät tuottamaan palveluita jotka osaltaan täydentävät kuntien palveluita esimerkkinä erityisesti sosiaali ja terveysalan järjestöt näistä voittoa tuottamattomista järjestöistä eivät rahat valu veroparatiiseihin vaan kilahtavat palkoista maksettavina verotuloina kuntien ja valtion kassaan kolmannen sektorin järjestöiltä tulleet tuoreet tiedot puhuvat karua kieltään palkkatuet ovat jo loppuneet heti alkuvuonna tukea myönnetään vain valikoiden sen kesto on rajattu kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi jolloin liian lyhyistä työjaksoista on vain vähän hyötyä